Arvoisa puhemies, minusta on erittäin tärkeää, että kun me olemme nyt äänestäneet Libyaa koskevan päätöslauselman puolesta, me muistamme, mikä meidän vastuumme eurooppalaisina on. Euroopan unioni on ennen muuta demokratian, ihmisoikeuksien, mielipiteenvapauden sekä oikeusvaltioperiaatteen

Meidän pitää huolehtia siitä, että nyt kun tämä Gaddafin hallinto on kaatumassa, uusi hallinto, joka Libyassa ottaa johdon, voisi omaksua näitä arvoja, jotka nousevat eurooppalaisista arvoperinteistä eli ennen muuta demokratian. Meidän pitää huolehtia siitä, ettei valta vaihdu vain uuteen diktatuuriin. Jos me voimme viedä eurooppalaisina demokratian arvoja eteenpäin, silloin myös tulee huolehdituksi siitä, että erilaiset vähemmistöt siellä saavat oikeutensa, niin kristityt vähemmistöt kuin muutkin vähemmistöt.